Humanitäärisen oikeuden ja ihmisoikeuksien ehdoton kunnioitus on kuitenkin valtiovelvollisuus myös aseellisen konfliktin aikana. Sen tähden Euroopan ulkosuhdehallinnon on pyrittävä vaikuttamaan kaikin tavoin tulitauon aikaansaamiseksi ja osoitettava, että vain poliittinen ratkaisu on kestävä keino saada rauha Sudaniin.